päiväjärjestyksen toisena asiana on pääministerin valinta tasavallan presidentti on kahdeskymmeneskahdeksas viidettä kaksituhattaviisitoista päivätyllä kirjelmällään antanut eduskunnalle suomen perustuslain pykälän toisessa momentissa tarkoitetun tiedon pääministeriehdokkaasta kirjelmä on saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille työjärjestyksen kuudennenkymmenennenviidennen pykälän ensimmäisen momentin mukaan asia on pantava pöydälle johonkin seuraavaan täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen